Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, komission esityksen myötä Euroopan alueellisen yhteistyön tavoite on nyt ensimmäistä kertaa omana tavoitteenaan osa koheesiopolitiikkaa sekä aivan omalla asetuksella. Näillä Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmilla tuetaan nimenomaan raja alueiden ja laajempien yhteistyöalueiden yhdentymistä, alueiden ja kaupunkien välisten verkostojen syntymistä ja vahvistumista. Eurooppalaista lisäarvoa näille ohjelmille tuo se, että jokaiseen ohjelmaan ja rahoitettavaan hankkeeseen osallistuu alueita ja kumppaneita kahdesta tai useammasta eri maasta. Hyviä esimerkkejä tälläkin kaudella löytyy useita, muun muassa nopeiden kuitupohjaisten tietoliikenneverkkojen rakentamishankkeet haja asutusalueilla tai sairaalayhteistyö esimerkiksi Espanjan ja Ranskan välisellä rajalla.

Löysimme sovun 10 trilogin jälkeen ja usean teknisen kokouksen myötä.

6. toukokuuta ja viimeisteltiin sen jälkeen kirjallisin menettelyin.

Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista oli nostaa EAY ohjelmille allokoitua rahoitusta.

Ikävä kyllä tiedossamme oli, että neuvostolle EAY olisi helppo leikkauskohde ja pyrimmekin tällä kunnianhimoisella tavoitteella osoittamaan tukemme näille eurooppalaisittain erittäin tärkeille ohjelmille. Ikävä kyllä tästä kovasta työstä huolimatta keskustelu rahoituksesta neuvoston kanssa ei ollut tuloksellista, vaikka asia pidettiin pöydällä aina varhaiseen syksyyn saakka myös valiokuntamme puheenjohtajan toimesta.

EAY ohjelmien rahoitus kuluvalle kaudelle on noin 9 miljardia euroa ja toivommekin, että jäsenvaltiot ja alueet käyttävät tämän rahan tulevalla kaudella tehokkaasti. Temaattisen keskittämisen osalta olen tyytyväinen asetusta koskevaan neuvottelutulokseen, joka mahdollistaa nyt rajat ylittäville, valtioiden välisille sekä alueiden välisille ohjelmille riittävää joustoa, ottaa huomioon monikansallisten yhteistyöohjelmien tarpeet, mutta säilyttää kuitenkin keskittämisen elementin 80 prosenttia näistä varoista tulee osoittaa neljälle temaattiselle tavoitteelle, mikä mahdollistaa loppuvarojen käytön vapaasti. Joustoa EAYn osalta tuo myös mahdollisuus siirtää 15 prosenttia varoista rajat ylittävien ja valtioiden välisten ohjelmien kesken. Tätä mahdollisuutta on jo nyt tälläkin kaudella käytetty useissa jäsenvaltioissa. Ohjelma alueet tulevat komission esityksen mukaisesti pysymään kutakuinkin kuluvan kauden kaltaisina. Komission tulisi kuitenkin ottaa huomioon mukautukset ohjelma alueiden johdonmukaisuuden takaamiseksi sekä huomioitava aiemmista ohjelmista saatavat kokemukset sekä tarvittaessa makroalue ja merialuestrategiat. Myös tässä asetuksessa on pureuduttu paljon puhuttuun ohjelmabyrokratiaan hyvinkin paljon. Olemme pyrkineet karsimaan sitä, muun muassa täytäntöönpanokertomusten jättöaikaa on pidennetty. Lopuksi haluan esittää suuret kiitokset kollegoille, aluekehitysvaliokunnan puheenjohtajalle ja aktiiviselle neuvottelutiimille, joka on ollut suurena tukena näissä neuvotteluissa.